Arvoisa puhemies, eläinten teuraskuljetuksissa esiintyy yhä puutteita.

Parlamentin on vaikea jättää huomiotta lähes miljoonan ihmisen allekirjoittamaa Internet adressia eläinkuljetusten kahdeksan tunnin aikarajan puolesta.

Komissio ei ole onnistunut antamaan tyhjentävää vastausta, mihin tutkimuksiin kahdeksan tunnin aikaraja teuraseläinten hyvinvoinnin parantamiseksi kuljetusten aikana perustuu.

Nimenomaan lainsäädännön riittämätön täytäntöönpano eri EU maissa aiheuttaa kilpailun vääristymistä.